Jäsenvaltioilta vaaditaan huikeita leikkauksia, mikä tarkoittaa kipeitä uhrauksia myös yhteiskunnan keskeisimpiin toimintoihin, kuten maanpuolustukseen, koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Tällaisena hetkenä me emme voi esiintyä kansalaisten arkitodellisuudesta irrallisena laitoksena. Säästöjen tai vähintään inflaation tasolle tehtävän määrärahojen jäädytyksen on koskettava meitäkin. Jos nyt vaadimme kohtuuttomia korotuksia budjettiimme, jäämme joka tapauksessa ilman rahoja, mutta lisäksi vahingoitamme mainettamme ja annamme itsestämme välinpitämättömän kuvan. Hyvää mietinnössä on päätös tarkastella unionin ja jäsenvaltioiden toiminnan päällekkäisyyksiä, jottei synny tarpeettomia kustannuksia.